Arvoisa puhemies, satamat ovat aivan välttämättömiä EUn toimivan talouden kannalta, ja niinpä kaikki, mitä voimme tehdä satamien paremman toiminnan eteen, on myös tärkeää koko taloutemme hyvinvoinnin kannalta.

Tämä osoittaa yksinkertaisella selkeällä tavalla, mitä tarkoittaa, kun EU tekee enemmän yhdessä. Säästämme kustannuksia, tehostamme toimintaa ja tehostamme satamien käyttökapasiteettia.

Käyttämällä digitalisaatiota raportoinnissa, valvonnassa jne.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi öljyn puhdistamista sen polttamisen sijasta. Ja miten esimerkiksi elektronisen valvonnan kautta voimme nykyistä paremmin seurata sitä, että laivasto todellisuudessa noudattaa ympäristönormia mereen laskemisten osalta, kalastusvaatimusten osalta tai